Arvoisa puhemies, meidän ei todellakaan tarvitse lähteä Euroopan rajojen ulkopuolelle löytääksemme perusoikeuksia loukkaavia valtioita.

Kansalaisten poliittinen valveutuneisuus ja kansalaisaktivismi ei ole yhteiskunnalle rasite, vaan sen pitäisi olla rikkaus. On vaikeaa kuitenkin uskoa, että demokratiaa voitaisiin vahvistaa Valko Venäjällä vain EUn pakkotoimin, vaan tarvitaan lisäksi myös ruohonjuuritason vuoropuhelua ja kansalaisyhteiskuntaan osallistamista. EUn tulee tukea Valko Venäjän demokratiakehitystä sekä jatkaa kulttuuri ja koulutusprojekteja sen kanssa. Euroopan ulkosuhdehallinnon tulee seurata Valko Venäjän tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tukea valkovenäläisiä niin, että eurooppalainen arvomaailma myös siellä sisäistettäisiin.